Jos Euroopan unioni haluaa olla uskottava toimija kansalaistensa silmissä, sen on myös tarjottava kaikki oleellinen informaatio kansalaisten kielillä. Vain tätä kautta me voimme voittaa kansalaisten luottamuksen, ja minun mielestäni tämä on yksi sellainen osa alue, missä meidän täytyy entistä voimakkaammin toimia, että ihmiset saavat selkokielisesti tietoa, mikä on Euroopan unionin rooli, mikä on eri instituutioiden rooli ja myös asiakirjat ja kaikki kuulemiset he voivat saada omalla kielellään.